Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, näillä koheesiopolitiikan rahastoilla ja tehdyllä politiikalla on todellakin mahdollisuutta saada lisäarvoa kansalliseen politiikkaan ja sitä kautta vauhdittaa kasvua ja työpaikkojen syntymistä. On harmillista, että täälläkin salissa suurin osa keskustelusta on keskittynyt siihen, että kiistelemme prosenteista, numeroista ja ehdollisuudesta. Uskon, että meidän kaikkien tavoitteena on kuitenkin näiden rahastojen tehokkaampi ja tuloksellisempi käyttö.

Esimerkiksi sosiaalirahastossa on erityisesti haluttu huomioida nuoret ja myös köyhyyden torjunta.

Kuitenkin olisi äärimmäisen tärkeää, että me vihdoinkin saamme päätökset tehtyä, sillä kansallisella tasolla tulevan ohjelmakauden valmistelu on hidastunut ja työn sujuva jatkuminen sitä kautta vaarantunut, kun emme ole päässeet sopuun. On aivan selvää, että tulevaisuuden eurooppalaiset työpaikat edellyttävät uudenlaisia taitoja, uudenlaisia valmiuksia ja myös valmiutta liikkuvuuteen. Juuri näillä rahastoilla me pystymme myös parantamaan näitä asioita.